ja esittänyt selkeitä parannusehdotuksia. Kuitenkin komissio on toiminut melkein ei lainkaan, ellei lasketa komission tekemiä useita tutkimuksia ja RE direktiivin uusintaehdotusta. Parlamentti on yli kymmenen vuoden ajan vaatinut tiukempia tarkastuksia, mukaan lukien lainsäädäntö eurooppalaisista tarkastuksista vuonna 1999 Jacksonin mietinnössä tarkastusten minimivaatimuksista, vuonna 2003 Bloklandin

Kaikki nämä komissio on lähinnä vain ignoroinut.

tarkastusjärjestelmät, koordinoisi kontrolleja ja tarkastuksia, mutta ehdotusta ei ole tehty. Viime vuonna komission tutkimus päätyi siihen johtopäätökseen, että paras vaihtoehto olisi laillinen instrumentti

Nyt kysynkin komissiolta, milloin komissio oikeasti ryhtyy kunnon toimiin, eikä aina vaan tee lisää tutkimuksia? Milloin saamme oikean lainsäädäntöehdotuksen, emmekä pelkästään tiedonantoja ja tutkimuksia? Kuten kollega Seeber totesi, tämä parantaisi myös Euroopan resurssitehokkuutta.